ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkolme yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä istunnossa nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn pyydän tekemään muutosehdotukset ja muistutan että yhdellä kertaa on mahdollisuus tehdä kaikki samaan vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset

merkitään pöytäkirjaan

merkitään pöytäkirjaan

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö yhdeksäntoista yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenesensimmäinen yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

puhemies kannatan
arvoisa rouva puhemies ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa numero
arvoisa puhemies kannatan timo harakka

ensin äänestetään kari uotilan ehdotuksesta timo harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

punaista pukuni mukaan tarkoitukseni oli painaa vihreää

arvoisa puhemies

teen ehdotuksen että pykälä saa sen muodon kuin on vastalauseessa kolme

ehdotuksen joka löytyy vastalauseesta kuusi

esitän kunnallisverotuksen perusvähennystä muutettavaksi vastalauseemme mukaisesti

puhemies teen ehdotuksen että pykälä saa sen muodon mikä on vastalauseessa kolme

ensin äänestetään hanna halmeenpään ehdotuksesta edustaja kari uotilan ehdotusta vastaan sitten voittaneesta timo harakan ehdotusta vastaa ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

punainen vaate edelleen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeskymmenestoinen yhdettätoista kaksituhattakahdeksantoista pidetyssä täysistunnossa

arvoisa puhemies esitän että korkovähennyksen ehtojen ja verovälttelyn vastaisen taistelun pykälämuotoilu saa

arvoisa puhemies teen esityksen että pykälä saa vastalauseessamme esitetyn verovälttelyä vastustavan muodon

osittain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

arvoisa rouva puhemies nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä on pyritty viime vuosien aikana ennalta ehkäisemään ja ratkaisemaan valtionhallinnon taholta hyvin monin eri tavoin nuorten näkökulmastahan syrjäytymisen ehkäisyssä ehdottoman tärkeitä ovat toimivat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö tukitoimintoja ja palveluita tarvitaan mutta parasta sosiaaliturvaa on kuten kaikki tiedämme se että nuoret saavat töitä ja koulutuksen tämä hallituksen esitys jolla nuorten pääsyä ammatilliseen koulutukseen helpotetaan on todella tärkeä ja tarpeellinen nuoret pääsevät siis jatkossa kuntoutukseen ilman sairaus tai vammadiagnoosia myöskin kuntoutusrahan maksaminen koko kuntoutuksen ajalta on erittäin tärkeä ja tarpeellinen uudistus nuorten omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen auttaa heitä toimimaan arjessa ja siten etenemään myös opiskelu ja työllistymispolulla eli suuri kiitos tästä tärkeästä

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä lakiehdotus voidaan nyt jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä